Arvoisa puhemies, onko EU oikea taho keskustelemaan oikeusvaltioperiaatteesta?

Juuri nyt elvytyspaketin yhteydessä se rikkoo härskisti omia sääntöjään, mutta vaatii jäsenmailta ehdotonta kuuliaisuutta.

On luonnollista, etteivät EUn usein kaavamaiset ja isojen jäsenmaiden sanelemat mallit ja komennot sovi kaikille maille.